ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö seitsemäntoista siirrymme keskusteluun pyydän salia rauhoittumaan ja siirtämään muut keskustelut tämän salin ulkopuolelle

arvoisa rouva puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta on käsitellyt kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomuksen vuodelta kaksituhattaviisitoista kertomusvuonna valtuutettujen kertomuksen mukaan on saatettu loppuun suuri hallinnonuudistus kansaneläkelaitoksessa vakuutuspiirien määrää on vähennetty kahdestakymmenestäneljästä viiteen vakuutuspiiriin ja samalla toiminnallisia tulosyksiköitä on nyt sitten kuusi samalla etuuksiin liittyvä kehitys ja ja ratkaisutyö on erotettu asiakaspalvelusta josta sitten vastaa oma tulosyksikkönsä kaikissa palvelukanavissa valiokunta pitääkin huomionarvoisena ettei hallinnon keventäminen ole vaikuttanut palvelupisteiden määrään ja henkilöstöä ei ole irtisanottu tässä muutoksessa kelan etuusmenot olivat kaksituhattaviisitoista yhteensä neljätoista pilkku kolmekymmentäyksi miljardia euroa ja kasvua siinä on kaksi yksi prosenttia erityisesti työttömyysturvassa ja yleisessä asumistuessa ovat etuusmenot kasvaneet kelalle on tulossa uusia tehtäviä kuten toimeentulotuen perusosan myöntämisen ja maksamisen

kelaan ja ne ovat edellyttäneet muutoksia ja valmistelua kertomusvuonna valiokunta korostaakin että tämä toimeentulotuen siirtyminen siirtyminen kelan hoidettavaksi edellyttää tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa sekä valtakunnallisesti että paikallisesti kelassa on myös verkkoasiointi lisääntynyt hyvin ja viime vuonna se oli kuusikymmentä prosenttia hakemuksista

sähköinen resepti on edennyt ja sähköisiä lääkemääräyksiä kirjoitettiin kuluneena vuonna kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa kappaletta samoin omakanta palvelua kansalaisten omien tietojen palvelua käytettiin loppuvuonna yli kuusisataatuhatta kertaa kuukaudessa valiokunta korostaakin että omakanta palvelun kehittämistä jatkettaisiin niin että kansalaiset voivat itse täydentää sinne omia terveys ja hyvinvointitietojaan kansaneläkelaitos on ollut myös mukana hallituksen perustulokokeilun suunnittelussa ja valiokunta korostaakin valtuutettujen tavoin että kelan asiantuntijoiden osaamista on hyödynnettävä valiokunta myös korostaa sitä että kun lainsäädäntöuudistuksia tehdään niin riittävästi varataan aina

aikaa täytäntöönpanoon sillä kela järjestelmät vaativat myös tuon riittävän valmisteluajan jotta jotta maksatukset sitten myös onnistuvat valiokunta pitää myös hyvänä että valtuutetut ovat seuranneet toiminnassaan kelan henkilöstön työhyvinvointia ja nämä työhyvinvoinnin tunnusluvut ovatkin pysyneet hyvällä tasolla arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta

arvoisa rouva puhemies sähköisen asioinnin parantaminen on tärkeä kehittämisen kohde ja se nousee toimintakertomuksessa esiin suomi kuuluu digitalisaation ja sähköisen hallinnon edelläkävijämaihin kehitystyötä tehdään näin ollen edistyneistä asetelmista on myönteistä että kelan valtuutettujen toimintakertomuksesta ilmenee että esimerkiksi sähköisen reseptin käyttö on lisääntynyt merkittävästi sen hyödyt ovat moninaiset potilas voi hakea lääkkeensä mistä tahansa apteekista ja lääkäri voi potilaan suostumuksella tarkistaa tämän kokonaislääkityksen ja näin ehkäistä muun muassa lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia ja päällekkäisyyksiä sähköisen asioinnin kannalta myös kansallisen terveysarkiston palvelujen kehittäminen eli niin sanottujen kanta palvelujen kehittäminen jatkui tarkastelujaksolla vilkkaana arvoisa puhemies kansaneläkelaitos on ollut keskeisesti mukana perustulokokeilun suunnittelussa ja tämä perustulokokeiluhan herättää kiinnostusta ympäri maailmaa pohjoismaistakin on tullut kyselyjä ainakin itselleni että mitä teillä oikein siellä tapahtuu sähköinen asiointi verkkoasiointi on kertomusvuonna lisääntynyt edelleen ja viime vuonna jopa kuusikymmentä prosenttia hakemuksista tehtiin verkkopalvelun kautta on hyvä että omakanta palvelua kehitetään ja kansalaiset voivat täydentää myös omia terveys ja hyvinvointitietojaan järjestelmään toki pitää aina muistaa myös se että mistä usein olen jo aikaisemminkin puhunut sähköinen maailma ei välttämättä kaikille ole avonainen eikä auki ja meidän täytyy muistaa myös sitten ne ihmiset joilla ei ole nettiä tai tietokonetta ja jotka eivät pääse sitä kautta tietoihinsa käsiksi eli muistetaan ikääntyneet ja ja he joilla ei ole siihen mahdollisuutta

olemassaolonsa

arvoisa puhemies vuosi kaksituhattaviisitoista

valtakirjan ottamista käyttöön tulisi kehittää näin esimerkiksi vanhuksen vanhuksen omaiset hyötyisivät uusista ja tehokkaista verkkopalveluista toimeentulotuen siirron suunnittelu käynnistyi kelassa syksyllä kaksituhattaneljätoista ja se on edennyt aikataulussa tavoitteena on että perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät kelan hoidettavaksi vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta toimeentulotuen maksatukseen liittyvät tietojärjestelmähankkeet ja henkilöstön lisäystarpeeseen liittyvät suunnitelmat etenevät ajallaan toimeentulotukiasiakkaita tullaan palvelemaan kaikissa kelan palvelukanavissa ei vain verkossa päämääränä on tehokkaampi ja asiakkaan kannalta parempi toimeentulotuen maksatus ehkäpä myös ne vanhukset jotka eivät kuntien maksaessa toimeentulotukea ole halunneet tai kehdanneet sitä hakea kokevat nyt toimeentulotuen hakemisen helpommaksi arvoisa puhemies kehittämisenkin varaa kelasta löytyy olen pyrkinyt vaikuttamaan kelan käyttämien asiantuntijalääkäreiden pätevyyksien yksityiskohtaisempaan julkistamiseen heidän arviointinsa vaikuttavat lukuisten suomalaisten saamiin etuuksiin ja olisi hakijoiden mielenrauhan kannalta hyvä että heidän koulutustietonsa olisivat tarkistettavissa nykyistä yksityiskohtaisemmin teimme edustajien louhelainen ja meri kanssa kirjallisen kysymyksen aiheesta hallitusohjelmassa mainitun perustulokokeilun esiselvityksen tekijäksi valittiin syksyllä kelan johtama tutkimuskonsortio kelalta löytyy tarvittava osaaminen ja resurssit tämän kaltaisen haastavan selvityksen tekemiseen perustulo sisältää monia mahdollisuuksia se yksinkertaistaisi monimutkaista sosiaalitukijärjestelmäämme ja takaisi tietyn tasoisen tasoisen perustoimeentulon sitä tarvitseville perustulo olisi onnistuessaan myös nykyistä sosiaalitukea kannustavampi tulomuoto toivon todella että perustulokokeilusta saadaan hyviä kokemuksia pääjohtaja liisa hyssälä siirtyy eläkkeelle hän on johtanut kelaa tarmokkaasti ja osaavasti

arvoisa rouva puhemies olen nyt runsaan vuoden ollut kansaneläkelaitoksen valtuutettuna ja ja saanut seurata kelan toimintaa hyvin läheltä ja saanut paljon tietoa valtuutettujen kokouksissa ja muutenkin kelan toimintaa on viime vuosina kehitetty asiakaslähtöisesti tämä näkyykin nyt hyvin kelan toiminnassa ja saadussa asiakaspalautteessa kun kansaneläkelaitoksen maine oli menneinä vuosina byrokraattinen ja hidas se nyt muuttunut kansalaisten silmissä tehokkaammaksi ja asiakasystävällisemmäksi tässä seuraavassa luettelen muutamia esimerkkejä asiakaslähtöisyydestä verkkoasiointi on kasvanut neljääntoista miljoonaan asiointikertaan vuonna kaksituhattaviisitoista kelan toimistossa asioivista yhdeksänkymmentäkuusi prosenttia koki palvelun ystävälliseksi se on todella paljon ja yhdeksänkymmentäviisi prosenttia koki saaneensa riittävästi tietoa paljon on siis menty eteenpäin niistä ajoista kun koettiin että kelasta ei saada tietoa ja siellä ei ehkä olla niin ystävällisiä nämä voisin sanoa vaikka sitä ei täällä missään lue ovat varmasti maailman huippuluokkaa sähköisen reseptin käyttö on lisääntynyt merkittävästi kahdeksankymmentäseitsemän prosenttia lääkekorvauksen piirissä olleista resepteistä on sähköisiä itsekin käytän sitä aina vuonna kaksituhattaviisitoista lääkärit kirjoittivat kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa sähköistä reseptiä kansalaiset käyttivät myös omakanta palvelua kuusisataatuhatta kertaa kuukaudessa siitä täällä oli jo aikaisemminkin puhetta että kelan lakisääteiseksi tehtäväksi tuli omakanta palvelun laajentaminen omatietovarannolla johon kansalainen voi tallentaa omia terveys ja hyvinvointitietojaan lisäksi kelan verkkosivustoja kehitetään jatkuvasti sellaiseksi verkkopalveluksi että se mukautuu asiakkaan elämäntilanteen mukaisesti sekä ohjaa ja tukee asiakasta asioiden hoitamisessa silti on hyvä muistaa kuten edustaja juvonen huomautti puheessaan että kaikilla ihmisillä ei ei ole mahdollisuutta tietokoneen käyttöön tai he eivät yksinkertaisesti osaa käyttää tietokonetta siksi on tärkeätä että henkilökohtaista palvelua ja puhelinpalvelua on aina saatavilla se tulee varmistaa tässä eteenpäinmenossa

työhyvinvoinnin puolella vuoden kaksituhattaviisitoista lopussa kelan palveluksessa oli viisituhattayhdeksänsataakuusikymmentäkahdeksan henkilöä eli lähes kuusituhatta henkilöä se on aikamoinen henkilöstö työhyvinvoinnin tunnusluvut pysyivät hyvällä tasolla henkilöstöstä kahdeksankymmentäneljä prosenttia oli aiempaa tyytyväisempiä työhönsä kokonaisuudessaan kahdeksankymmentäneljä prosenttia se on todella paljon ja he pitivät kelaa hyvänä työnantajana kouluarvosanalla tämä on kahdeksan pilkku neljä se on erittäin hyvä saavutus tässä tilanteessa jossa kela on joutunut paljon uudistamaan ja tekemään paljon muutostöitä kuten tässä edellisissä puheenvuoroissa on kerrottu työyhteisön toimivuuden kouluarvosana oli henkilöstötutkimuksen mukaan kahdeksan pilkku kaksi ja kelan arvojen toteutumisen arvosana oli kahdeksan pilkku seitsemän ja tämä on erittäin hienoa että lähiesimiesten johtamiseen tyytyväisyys oli huipussaan kahdeksankymmentäkaksi prosenttia itse esimiehenä tiedän että näitä lukuja on vaikea saavuttaa varsinkin muutosjohtamistilanteessa tämäkin on tärkeää että vaikutusmahdollisuuteen omaan työhön koettiin oltavan hyvin tyytyväisiä tyytyväisempiä kuin koskaan tämä luku on seitsemänkymmentä prosenttia työn imua koki viikoittain kahdeksankymmentäseitsemän prosenttia eli ihmiset viihtyvät kelassa he tulevat mielellään töihin esimies koetaan hyväksi tämä on todella hieno saavutus kiirettä ja stressiä koettiin silti entistä vähemmän ainoa mikä oli noussut ja pysynyt korkeammalla oli sairauspoissaolojen määrä tästä ei nyt ilmene mistä mistä ne erityisesti johtuvat voi olla monenlaista syytä mutta siinä on on semmoinen kehittämisalue jos jotakin huonoa täältä haluaa löytää mutta aivan aivan kerta kaikkiaan loistava tulos

arvoisa rouva puhemies arvoisat kansanedustajat aivan aluksi haluan yhtyä niihin kiitoksiin ja kehuihin joita täällä on annettu sekä koko kelan toiminnalle että pääjohtaja hyssälän toiminnalle

anderssonin mukaan sitä että voi vaatia suurempia palkkoja ja björn wahlroosin mukaan sitä että voi maksaa pienempiä palkkoja kaikki nämä toiveet toteutuisivat samassa uudessa järjestelmässä minä en tähän usko minä päinvastoin katson että perustulo on jokin sellainen käsite unelma johon kaikki heijastavat omia toiveitaan kun kaikki tämä hyvä vielä saataisiin kuulemma aikaiseksi siten että se ei maksaisi yhtään enempää kuin nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä niin en todellakaan voi tähän uskoa itse olen verrannut perustuloa tenavat sarjakuvasta tuttuun suureen kurpitsaan jota joukolla odotetaan varsinkin eppu niminen sarjakuvahahmo odotti ja joka tulee ja ratkaisee kaikki ongelmat nyt on sitten aika perustulokokeilulle no mitä tämä perustulokokeilu on toteuttaako se näitä äsken mainittuja tavoitteita toteuttaako se sen kaikkein itsestään selvimmän tavoitteen että siinä yhdistetään eri perusturvaetuuksia yhdeksi perusturvaetuudeksi jota kutsutaan perustuloksi

käytännössä työttömän perusturva eli työmarkkinatuki tai peruspäiväraha korvataan perustulolla ja erona on siis se että toisin kuin työttömyyskorvaus tämä perustuloksi kutsuttu sijaan tuleva korvaus ei pienene silloin kun asianomainen työtön saa töitä tämä perustulo sen sijaan ei korvaa mitään muita etuisuuksia kuten esimerkiksi asumistukea tai toimeentulotukea tai ansiosidonnaista työttömyysturvaa jos sellaisen piiriin pääsee eli käytännössä tämä perustulokokeilu jota kaikki lämpimästi kannatamme siis tutkii sitä työllistyykö helpommin sellainen työtön ihminen joka saa pitää työttömyyskorvauksensa työllistyessään kuin sellainen työtön ihminen joka kuuluu vertailuryhmään ja joka ei saa pitää työttömyyskorvausta työllistyessään alueelliset eroavaisuudet ja tähän vaikuttaa se mitä muita tukia tällä henkilöllä on jotka muut tuet sitten kuitenkin lähtevät jos työllistyy mutta näillä varauksillakin uskallan tästä pöntöstä väittää että aivan varmasti kokeilun tulos on se että sellainen ihminen joka saa pitää työttömyyskorvauksensa vaikka työllistyy

kuulemma ulkomailta saakka ollaan tulossa tänne ihmettelemään ja ottamaan oppia meidän perustulokokeilusta voin ennustaa että maassamme tulee olemaan paljon pettyneitä ulkomaalaisia jos tämä on se mistä oppia pitäisi ottaa arvoisa rouva puhemies oli tässä muutakin mielessä mutta aika kuluu ja sanon vain lopuksi sen että minun mielestäni olisi tärkeätä kokeilla myös niin sanottua osallistavaa sosiaaliturvaa joka myös hallitusohjelmassa tunnetaan osallistavalla sosiaaliturvalla ymmärrän sitä että kaikille ihmisille ainakin nuoremmille jotka ovat olleet pitkään työttöminä olisi tarjottava työtoimintaa mutta samalla heiltä olisi myös edellytettävä tähän työtoimintaan tarttumista kyse ei olisi mistään orjatyöstä jota tehtäisiin viitenä päivänä viikossa kyse kyse olisi ehkä muutamasta tunnista viikossa ja se työtoiminta olisi sellaista joka toivottavasti olisi merkityksellistä tälle työttömälle ihmiselle itselleen mutta jolla olisi myös myönteistä merkitystä koko yhteiskunnan kannalta itse haluaisin että tätäkin hallitusohjelman kohtaa edistettäisiin

viimeisten vuosien aikana niin kuin täällä on hyvissä puheenvuoroissa käynyt ilmi kela on uudistunut paljon virtaviivaistanut ja sähköistänyt toimintojaan ja ja organisaatiotaan ja ja syytä onkin jos katsotaan sitä kelalle tulevaisuudessakin siirtyvää lisätyömäärää mitä pidän perusteltuna toimeentulotuen maksatuksen siirto kelalle ensi vuodesta alkaen on iso projekti joka muuttaa myös vähän sosiaaliturvamme rakennetta toimeentulotuen ja perusturvan suhdetta ja toisaalta on myöskin täällä jo useamman puheenvuoron aikana esiin nostettu perustulokokeilu ja sen hyvinkin nykyjärjestelmästä poikkeava lähestymistapa eivätkä oikeastaan uudistukset vielä tähän lopu juuri tänään on julkistettu selvitysmies kalle könkkölän raportti joka liittyy vammaisetuuksiin ennen kaikkea kuljetuspalveluihin joiden maksatuksessa kela on tiiviisti osaltaan mukana könkkölän innovatiiviset esitykset jotka lähestyvät myös henkilökohtaisen budjetoinnin kaavaa ovat minusta sellaisia jotka kannattaa ottaa huomioon myöskin siksi että paljon meteliä nostattanut vammaisten seitsemänkymmenenviiden vuoden eteenpäin palvelujen muuttuminen harkinnanvaraisiksi voidaan könkkölän esitysten jälkeen poistaa tämä kokonaisuus kelan ympärillä on nyt suuressa murroksessa ja ja kannustan sitä kelassa tehtävää työtä suureen innovatiivisuuteen ja myös sen johtamisjärjestelmän tarkkaan arviointiin kaikkien näiden edessä

arvoisa puhemies käsittelyssä on kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus ja näin valtuutettujen puheenjohtajana ihan aluksi sanon että tarkkaan olemme kaikki valtuutetut kuulleet mitä eduskunta on kelan toiminnasta sanonut ja arvioinut ihan aluksi haluan todeta sen että asiakaslähtöisyys asiakaslähtöisyys ja asiakaslähtöisyys on ollut se miten kelan toimintaa on kehitetty se että meillä on sähköisiä järjestelmiä ei tarkoita sitä etteikö henkilökohtaista apua tukea ja neuvontaa saisi päinvastoin on aloitettu ajanvarauspalvelu elämän suurissa muutoksissa voi tulla kelan toimistoon ja saada henkilökohtaista neuvontaa eli jokaiselle pitää saada se oma oma tapa saada palveluita mutta ihan lyhyesti kelan toiminnasta totean sen että historiallinen muutos on on tehty kelassa aluehallinto on lakkautettu ja

purettu mutta tämä ei ole tarkoittanut sitä että aluepisteitä olisi olisi vähennetty kahdestakymmenestäkuudesta vakuutuspiiristä

on siirrytty viiteen vakuutuspiiriin näin pitää toimia myöskin muussa suomalaisessa yhteiskunnassa että toimintoja kehitetään niin että ihmiset todellakin saavat palvelut kustannustehokkaasti tuosta kertomuksesta haluan vielä tiiviisti todeta sen että vaikka työttömyys ja ja tämä heikko taloudellinen tilanne on asettanut todella suuria paineita kansaneläkelaitokselle sen lisäksi että ollaan tehty isoa hallinnollista uudistusta kansaneläkelaitos on on pysynyt niissä tavoiteajoissa mitä on ollut eri etuuksien maksatuksessa tämä on tärkeä asia mitä valtuutettujen tulee seurata eli saavatko suomalaiset etuutensa ajoissa siellä on monia kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä ja erityisen tärkeää on että tämä asia toimii samaan aikaan ollaan valmisteltu isoja uudistuksia perustoimeentulotuen siirtoa kansaneläkelaitokselle samoin meidän tutkimusyksikköjoukot ovat olleet mukana esimerkiksi tässä

sairauspoissaolot on pieni luku johon kiinnittäisin huomiota eli paljon on on kuitenkin vielä kehitettävää mutta olennaista on se että on keskitytty henkilöstön kouluttautumiseen meillä on nettikoulutusta lähiesimiehiä on koulutettu näin näin on myöskin meidän osaava henkilöstö pysynyt tässä mukana ja asiat ovat hoituneet hyvin ja haluan kiitoksen henkilöstölle kyllä tästä paikalta osoittaa mikä myöskin on tärkeää asiakastyytyväisyysluvut ovat olleet hyviä mutta uudistuva kehittyvä kela ei jää paikalleen vaan vaan toimia tehdään koko ajan että asioita voitaisiin tehdä paremmin valtiovarainvaliokunnan jäsenenä haluan myöskin todeta että kela on pystynyt pitämään toimintamenonsa alle kolmessa prosentissa ja se on erittäin tärkeää mutta

niitä tuli vielä kesken kauden edellisellä budjettikaudella ja ja niitä on on etsitty tutkimustoimintaan johon kohdistui neljäsataatuhatta euroa kiinnitän huomion pidän tärkeänä että että hallituksen tiimoilla ja myöskin eduskunnassa pohditaan mikä on kansaneläkelaitoksen rooli tulevaisuudessa ja pidän itse tärkeänä että se on mukana kehittämässä suomalaista sosiaaliturvaa ja ja myöskin tutkimusresurssit pidetään sillä tasolla myöskin kelan roolin pitää olla jatkossa entistä tärkeämpi kun hallitus tekee toimia eri esitysten vaikutusten arvioinnin

siinä myöskin tarvitaan kansaneläkelaitoksen asiantuntijoiden ja tutkimusosaston resursseja se mikä tässä kertomuksessa vielä on viesti niin tässä on viesti myöskin eduskunnalle meille itsellemme kun säädämme lakeja ja ehkä myöskin erityisesti hallitukselle on hyvin tärkeää että lainsäädäntöuudistusten toimeenpanoon varataan riittävästi aikaa me tiedämme tiettyjä esityksiä jotka olivat tulossa ja ne vedettiin takaisin ne aiheuttavat aina myöskin toimenpiteitä kansaneläkelaitoksessa ja ja kun isoja uudistuksia tulee niin tähän mennessä kansaneläkelaitos on kyennyt näihin vastaamaan mutta on tärkeää että täällä hallituksessa ja eduskunnassa myöskin katsotaan että on riittävä aika täytäntöönpanoon ja ja se on sitten viime kädessä tietenkin meidän lainsäätäjien asia toinen viesti joka tässä mietinnössä on on on se että valiokunta pitää erittäin tärkeänä että kelan asiantuntijoiden osaamista ja tietojärjestelmiä hyödynnetään sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa ja ja tämä viesti sitten kaikkein vahvimmin menee varmasti tuonne hallituksen puolelle arvoisa puhemies ihan lopuksi jatkan keskustelua jonka tässä edustaja zyskowicz aloitti sosiaaliturvan kehittämisestä juuri näin perustulokokeilun keskeinen tavoite on se että me saamme elementtejä siitä miten nykyistä aikansa elänyttä sosiaaliturvajärjestelmää kehitetään ja ihan tässä kun aika loppuu haluan sanoa sen että tärkeää on että myöskin joka taholla valmistellaan näkemyksiä sosiaaliturvan kehittämiseksi se todellakin on aikansa elänyt ja kun tällä kaudella hallitus saa tehtyä sosiaali ja terveyspalvelu uudistuksen niin kyllä pidän merkittävänä että seuraavissa hallitusneuvotteluissa ja seuraava hallitus ottaa sosiaaliturvan kokonaisremontin agendalleen mutta hyvä on että hallitus jo tekee kannustinloukkujen ja ja monien muiden sosiaaliturvaan liittyvien asioiden kanssa toimia jotta me saisimme meidän sosiaaliturvajärjestelmän tälle

edustaja filatov pidättekö sieltä paikaltanne selvä olkaa hyvä arvoisa
puhemies lyhyesti kiitos siitä että toimeentulotuen siirto kelalle on sujunut aikataulussa itse kannatin sitä viime kaudella kun tuota lakia säädettiin ja näin että se tuo yksinkertaistusta meidän moniportaiseen sosiaaliturvaamme pitkällä aikavälillä kiitos myös tästä perustulokokeilun taustamateriaalista koska se kertoo hyvin siitä miten meidän tulonsiirtojen yhteensovittaminen on välillä ongelmallista ja missä tilanteissa työnteko kannattaa ja missä tilanteissa se ei kannata ja antaa vinkkiä myös siihen miten noihin ongelmiin pitäisi löytää ratkaisua mutta sen sijaan tästä perustulokokeilusta itsestänsä olen hyvin pitkälle samaa mieltä kuin edustaja zyskowicz että se ei oikeastaan vastaa siihen ongelmakohtaan mihin sillä lähdettiin hakemaan vastausta se on tällainen hyvin minimalistinen työmarkkinatukikokeilu ja itse asiassa se saattaa jopa hieman vaikeuttaa osan kokeilun piirissä olevien työntekoa koska siinä ei ole turvattu sitä että toimeentulotuki ei leikkautuisi tai asumistuki ei leikkautuisi kun taas meidän kolmensadan euron vapaaosassa nämä kaksi asiaa on toteutettu

aika ongelmallinen tilanne voisi ajatella että saisi kolmen kuukauden tai hieman pidemmän jakson niin ei tarvitsisi sieltä maaseutujen perukoilta lähteä pitkälle apteekkimatkalle yksinomaan jonkun pilleripaketin takia ja toinen liittyy siihen että kun meillä on omavastuita lisätty niin alkuomavastuuta kuin eri lääkkeidenkin omavastuita ja monisairailla ihmisillä tammikuu on aika painajaismainen kun silloin laukeavat kaikki omavastuut niin jos tätä omavastuuta pystyttäisiin jaksottamaan hieman pidemmälle niin ihmisten ei tarvitsisi miettiä tammikuussa täyttääkö jääkaapin vai lääkekaapin kumpikaan näistä asioista ei maksaisi maksaisi kelalle eikä valtiolle nyt